osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kolmekymmentäviisi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tässä on nyt meillä käsissämme talousvaliokunnan mietintö liittyen osakeyhtiön minimipääoman poistamiseen niin että enää sitä rapiaa paria tuhatta euroa juuri sitä summaa ei tarvitse välttämättä olla kasassa jos haluaa osakeyhtiömuotoisesti ryhtyä yrittämään tai vaikka omaisuudenhoitoa harjoittaa osakeyhtiönä tämähän on osa sipilän hallituksen laajempaa byrokratian kitkemistä normien sujuvoittamista ja sääntelyn vähentämistä mitä vaalikauden aikana on tehty ja olen itse erittäin tyytyväinen että hallitus on tämän esityksen antanut jos tuossa oikein katsoin niin talousvaliokunta ilmeisesti oli jopa yksimielinen tästä asiasta ja kiitos

itse pidän tosi hyvänä asiana sitä että nyt yrittäjät voivat entistä vapaammin itse harkita mikä on se oikea yritysmuoto yhteisömuoto sille omalle yrittäjyydelle onko se toiminimi niin kuin yleensä pienyritys on lähtenyt toiminimestä liikkeelle tuleeko porukkaa mukaan onko se avoin yhtiö kommandiittiyhtiö vai mennäänkö heti osakeyhtiöön kyllähän osakeyhtiö arvoisa puhemies on hieman turvallisempi kuitenkin yleensä kun siinä tulee se lakisääteinen yrittäjän ja yhtiön omaisuuksien erillisyys niin se voi tietyissä tilanteissa olla vähän turvallisempi vaikka pankille yleensä takauksia joutuukin tekemään hyvää työtä hallitukselta ja valiokunnalta

rouva puhemies pidän tätä esitystä erittäin hyvänä ja ymmärrän että tämä on iso askel monelle yrittäjälle joka haluaa perustaa yrityksen ja haluaa heti tehdä siitä vakavasti otettavan yrityksen jolla on sellainenkin status toiminimestä poikkeava status jossa yhtiö itse kantaa vastuun tekemisistään ja on niin sanottu juridinen henkilö myös tämä taloudellinen panostus ettei tarvitse heti sitä osakepääomaa laittaa siihen vaan yhtiö itse voi sitten kasvattaa omaa pääomaansa on tervetullut uudistus vaikka tähän tietysti tiettyjä riskejäkin sisältyy että saatetaan hiukan kevyin asentein yrityksiä perustaa niin uskon että se on kuitenkin vähemmistö ja moni tervehtii tätä ilolla kiitokset tästä hyvästä esityksestä

arvoisa puhemies kun itse olen käynyt kaikki nämä avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi omassa yhtiössäni läpi niin täytyy sanoa että tämä on todella hyvä esitys että osakeyhtiömuoto voisi olla heti alusta lähtien kaikkien käytettävissä tällä nollapääomaperiaatteella kyllä tänä päivänä yrityksen omaisuudesta suurempi osa on yrityksen työntekijöissä elikkä osaamisessa eikä siinä pääomassa me edistämme tällä nimenomaan esimerkiksi startup yritysten perustamista ja vaikkapa neljä h yrittäjyyden voisi sanoa kasvua kun itse olen neljä h liiton hallituksen puheenjohtaja niin olen nähnyt sen miten siellä innokkaana yritetään ja osakeyhtiömuoto olisi ollut sielläkin monessa tapauksessa sadoissa erittäin käyttökelpoinen heti alusta lähtien kannatan tätä
rouva puhemies aina kun normeja sujuvoitetaan ja byrokratiaa puretaan niin kuin tällä vaalikaudella on paljon tehty niin sitä pitää kannustaa ja todeta että se on hyvä asia yrittäjyyden kynnyksen alentaminen eri keinoin on erittäin tärkeätä tämä esitys on siinä mielessä hyvä kuitenkin haluan myöskin todeta että harmaan talouden näkökulmasta tässä on myöskin esitetty huomioita että tässä voi tulla pieni riski riski voi lisääntyä ja tämä on syytä pitää mielessä ja seurata miten miten tämä lähtee kaikkinensa toimimaan mutta kuten sanoin yrittäjyyden

näkökulmasta ja byrokratian keventämisen näkökulmasta tämä esitys on

arvoisa rouva puhemies tämä on erinomainen hallituksen esitys ja hyvä yksimielinen talousvaliokunnan kanta tähän asiaan keskustelussa meillä oli myös byrokratian purku tämähän liittyy hallituksen ohjelmaan byrokratian purusta on erinomainen asia että tarvita osakepääomaa liikkeellelähtöön ja ehkä jos halutaan puuttua harmaaseen talouteen tätä teemaa käsiteltiin siinä kuitenkin ne riskit ovat tässä suhteessa vähäisemmät jos tälläkin hetkellä tämä kaksituhattaviisisataa euroa maksetaan

voidaan saman tien vetää sieltä pois ja näin perustaa niitä yhtiöitä eli tämäkin ehkä selkeyttää yhtiön perustamista perustamista erinomainen asia olin tampereen normaalikoulun missä myös yrittäjyyttä edistetään siellä tehdään nuoria yrityksiä ja käydään tätä yrityskenttää läpi heillä on oma oma intressinsä lähteä tekemään niitä ja näen että näitä erityyppisiä nuorten yrityksiä tulee innostaa kuten täällä tuli mainittua myös neljä h yrittäjyys maaseudulla tulee todennäköisesti olemaan vielä enemmän enemmän myös tätä osakeyhtiöpohjaista yrittäjyyttä kuin aikaisemmin yksi huoli meillä tässä valiokunnan keskustelussa oli se että kun osakeyhtiöitä perustetaan niin millä tapaa niitä pystytään sitten helpommin purkamaan tästä tässä asiassa ei vielä ole keskusteltu ja sitä käsitelty hyvin usein usein tulee kohtuuttomankin kalliiksi asianajotoimistojen ja muitten kautta tämä yhtiön purku ja toivotaankin että tämäkin otetaan jatkossa

arvoisa puhemies käsillä on esitys joka hyvin hyvin kuvaa mitä työtä on tehty tällä sipilän hallituskaudella nimenomaan pienyrittäjien ja yrittäjyyden toiminnan toiminnan edistämiseksi edistetään sitä että ihmiset voivat itsensä työllistää ja muita työllistää ja miten voimme hallintoa sen puolesta kehittää on erittäin hyvä että nyt palautetaan niin sanotusti tämä vanha tila tila sen osalta että aikaisemmin tätä vähittäispääomavaatimusta ei ollut nyt tämä poistetaan ja nimenomaan helpotetaan jo ihan yrityksen aloittamisvaiheessa siinä että osakeyhtiö on myös mahdollinen tasavertainen yritysmuoto ja myöskin siltä osalta että henkilökohtainen vastuu yrittäjän osalta on sitten

tältä osin on erittäin hyvä että tämä siis helpottaa nimenomaan mikroyritysten perustamista ja

samalla helpotetaan myös digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia yleensäkin sillä hallituksen linjalla että kaikkea viranomaisilmoittamista helpotetaan pyritään siihen että samat tiedot tarvitsee julkiselle viranomaiselle ilmoittaa vain kerran tämä on erittäin tervetullut suunta ja siitä on tullut paljon palautetta jo vuosien ajan kokonaisuudessaan meidän lainsäädäntö on nyt perattu läpi niin että helpotetaan tätä byrokratiaa sen osalta että yrittäjät voivat keskittyä omaan toimintaansa ja palvelemaan asiakkaita ja tarjoamaan niitä palveluita mitä heiltä odotetaan

viiden vuoden kuluessa aloittavista yrittäjistä joutuu lopettamaan noin joka toinen ja näistä joka toinen on taloudelliselta asemaltaan heikommassa tilanteessa tämän viiden vuoden jälkeen kuin aloittaessa eli itse asiassa yrittämisen riski on varsin merkittävä suuri osa on toistaiseksi osakeyhtiötä ja sen hallintotaakkaa välttäen toiminut elinkeinonharjoittajina ja siinä vaiheessa kun yritys lopetetaan toiminimen haltija on myös koko muulla omaisuudellaan pysyvästi vastuussa siitä tilanteesta joka mahdollisesti onkin taloudellisesti aika rankka tässä on paljon hyviä puolia kun osakepääomavaade poistuu mutta kyllä tässä on myös sanoisinko sellaisia mahdollisuuksia jotka tarkoittavat että kun yritysten

ei ole osakepääomaa menetettävissä niin ne voidaan jättää myös hoitamatta ja ne voivat ajautua konkurssiin tässä on kyllä syytä seurata mitä tästä asiasta tulee ja puuttua riittävän ajoissa jos tässä on näitä erilaisia sivuilmiöitä jotka eivät ole toivottavia

arvoisa rouva puhemies

osakeyhtiön vähimmäispääoman poistaminen merkitsee todella paljon niille yksittäisille ihmisille

on joku idea jota lähteä kehittämään ja kenties yrityksen tulonmuodostus on vasta vuosien päässä mutta kun tämä ihminen tarvitsee sen y tunnuksen ja sen yrityksen nimen asioidakseen esimerkiksi ely keskuksen ja business finlandin kautta niin kun tämä pienikin vaade pääomasta poistuu niin meillä varmasti löytyy ihmisiä jotka tätä kautta hakevat tulevaisuudessa toimeentuloa sitä kautta on todella hieno asia että tällainen sanoisinko joillekin iso summa mutta kuitenkin byrokraattinen ongelma poistuu tämä on sitä hyvää työtä mitä hallitus on tehnyt sen eteen että yrittäjyys nähdään aitona kannatettavana tulonmuodostuskeinona aloilla joista tälläkin hetkellä saatetaan ajatella että siellä ei innovaatioita ole helppo viedä eteenpäin tämä tuo meille tavallisille ihmisille yrittäjyyden askeleen verran lähemmäksi ja on todella hienoa että tämä nyt vihdoin

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus on tehnyt erittäin vahvaa ja vakuuttavaa työtä työllisyyden alalla ja siitä näkyy tietysti se että suuri määrä yli satakaksikymmentätuhatta ihmistä on työllistynyt ja ja sitä kautta on myös valtiontalous verotulokertymä kohentunut ja se vaikuttaa kaikkien meidän palveluiden rahoittamiseen yrittäjyys on yksi tärkeä osa alue ja silloin kun hallitus pohti näitä eri työllistämisen vauhdittamisen vaihtoehtoja niin nousi esille tämä osakeyhtiöiden vähimmäispääoman poistaminen eli se että euron vähimmäispääomavaatimuksesta luovutaan ja ja sitä kautta vauhditetaan uusien yritysten perustamista ja sitä kautta tietysti myös työllistymistä

asian tiimoilta on käyty haluan nostaa yhden yhden kulman esille varsinkin nuorten ihmisten yritysten perustamisesta moni nuori sanoo että se osakepääomavaatimus kaksituhattaviisisataa euroa on paljon siinä tilanteessa kun ollaan lähdössä yrittämään ja ja on idea ja on on intoa lähteä yrittämään ja kokeilemaan omia siipiään varsinkin nuorten yrittämisen aloittamiselle tämä on erittäin merkittävä viesti että osakepääomavaatimus poistetaan ja se on hyvä asia

puhemies tämä hallituksen esitys on varsin kannatettava elikkä vähimmäispääomavaatimus kahdestatuhannestaviidestäsadasta eurosta poistuisi kun aikanaan parikymmentä vuotta sitten lähdin politiikkaan mukaan yrittäjäperheen tyttärenä niin muistan että tämä vähimmäisvaatimus oli ollut noin viisikymmentätuhatta markkaa sittemmin se oli vaihdettu euroiksi kahdeksaantuhanteen euroon ja se on seilannut viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana siellä kymmenentuhannen euron ja kahdentuhannenviidensadan euron välillä ja nyt sitten tämä tämä poistuisi kokonaan yrittäjyys kantaa suomea ja pienenä kansakunta me elämme erityisesti viennistä monet nyt tällä hetkellä hullutkin innovaatiot saattavat tulevaisuudessa olla aika nopeastikin merkittäviä vientituotteita puhutaan sitten peliteollisuudesta tai langattomasta teknologiasta yrittäjyys ei enää ole

arvoisa rouva puhemies tämä on hyvä asia mutta niin kuin tuossa edellä edustaja talvitie kuvasi sitä tosiasiallista tilannetta ei pidä kuitenkaan ehkä ehkä liioitella tämän vaikutuksia siihen miten paljon tämä tämä uutta yrittäjyyttä tulee saamaan aikaan mutta on tervetullutta helpottaa kaikkea yrittäjyyttä ja yrittäjäksi ryhtymistä me tarvitsemme uudenlaisia toimijoita me tarvitsemme erilaisia pieniä yrityksiä jotka usein lähtevät jo vaikkapa siinä vaiheessa kun nuori on jopa peruskouluiässä tai lukiossa ammattikoulussa opiskelemassa sitä omaa ammattiaan ja sitä kautta voi saada sen ensimmäisen myönteisen kokemuksen työstä mutta myös yrittäjyydestä edustaja talvitien puheenvuorossa oli toinenkin hyvä huomio nämä yritykset ovat ennen muuta tulevaisuudessa sellaisia joissa tärkein pääoma onkin se osaaminen ja se taito jota tällä henkilöllä on on hän sitten nuori nuori tai tai vanhempi erilaista osaamista tässä maassa riittää ja se on hyvä saada käyttöön arvoisa puhemies

arvoisa puhemies minäkin yhdyn tämän ehdotuksen kannattajiin tässä on erityisen hyvää se että madalletaan kynnystä yritystoiminnan perustamiseen hyvän ajatuksen saatuaan on nyt helppo pistää pystyyn osakeyhtiö tulevaisuudessa kun vaadittava vaadittava osakepääomavaatimus siis poistuu monesti me yrittäjähenkiset ihmiset joita toivottavasti on tässä maassa entistä enemmän yrittäjäkasvatus on meillä koulussakin vahvistumassa ja on vahvistunut jatkuvasti

pulppuamme ideoita ja joskus niitä ideoita on hyvä päästä testaamaan vaikka osa aikaisesti perustamalla yrityksen joka ei välttämättä heti tarjoa sitä toimeentuloa ja nyt tämä kynnys todella helpottuu nuortenkin ihmisten on helpompi pistää osakeyhtiö pystyyn ja toimia saman tien osakeyhtiömuodossa jolloin muutokset esimerkiksi toiminimestä osakeyhtiöön jäävät tarpeettomiksi ja pääsee kokeilemaan siipiään pienemmällä kynnyksellä
rouva puhemies tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja liittyen tähän hyvään esitykseen täällä on jo nostettu esille esimerkiksi nuorten yrittäjyyskynnyksen alentaminen tätä kautta samoin yliopistomaailmasta nousevat ideat ja niitten jatkojalostaminen mutta tuon laveutta tähän keskusteluun myös siinä että tämä on myös maaseudulle tärkeä asia moni alkutuottaja jolla on idea jalostaa maidosta viljasta monesta muusta alkutuotteesta jotakin ei pysty lähtemään tekemään sitä sen maatilayrityksen kautta koska tietyt tukimuodot mitkä esimerkiksi ely keskuksen ja business finlandin kautta olisivat mahdollisia eivät ole suoraan mahdollisia hoitaa sen maatilayrityksen kautta ja kun tiedämme tällä hetkellä maatalouden tiukan rahatilanteen niin tämäkin

puhemies haluaisin salin tältäkin reunalta todeta että tämä käsitteillä oleva esitys on on hyvä ja kun me talousvaliokunnassa kuulimme paljon asiantuntijoita ja pohdimme tätä ratkaisua niin kaikki päädyimme yksimielisesti siihen että tätä ehdotusta kannattaa puolustaa monista syistä johtuen jotka täällä ovat jo tullut esille kysymys ei ole aina pelkästään

on käynyt ilmi usein kysymys on se että suurin pääoma on kuitenkin aloittavissa yrityksissä henkisen pääoman omistaminen ja osuus tässä mielessä on tietysti tärkeätä että tulevaisuudessa pk yrityksien tai itsensä työllistäjän tai yrittäjän alkua tuetaan monella muullakin tapaa ja yksi sellainen iso haaste tulee olemaan jatkossa se miten me saamme pk yritykset myös kiinnittymään kansainvälisiin arvoketjuihin ja kansainvälistymään se vaatii monenlaista tukea ja kumppanuutta myös suurempien yritysten kanssa tällä haluan vain sanoa sen että tämä on yksi tärkeä askel siihen perustamiseen mutta tarvitaan myös muita toimenpiteitä edustaja pirttilahti kiinnitti

yrityksen lopettamiseen liittyvää problematiikkaa tässä ehkä ei keritty tai pystytty riittävästi arvioimaan ja siihen pitäisi jatkossa palata

esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi on hyvin kannatettava kuten täällä on monissa monissa puheenvuoroissa jo tullut esille haluaisin itse korostaa vielä tuota mistä edustaja lehti huomautti että lain vaikutuksia seurattaisiin ettei sitten kuitenkaan niitä epätoivottuja vaikutuksia syntyisi tosiaan talousrikostutkinnan puolelta löytyy kyllä esimerkkejä veijareista jotka kyllä hyödyntävät kaikki kaikki mahdolliset lain porsaanreiät niinkin voisi sanoa kiitos

tämä on hyvä esitys ja on tärkeää että yrittämisen kynnystä madalletaan minusta tuntuu että suomi ei koskaan ole ollut näin yrittäjäystävällinen ja eduskuntakin on on laidasta laitaan tukenut tätäkin esitystä ja se johtuu tietysti kahdesta asiasta toisaalta työelämän muutoksesta jossa moni ikään kuin joutuukin alihankkijan asemaan yksinyrittäjäksi alihankkijaksi pienyrittäjäksi kevytyrittäjäksi mitä näitä termejä nyt onkaan ja toinen syy on juuri tämä innovaatiotoiminta johon täällä on viitattu että jo opiskelijat ja

asia josta olisin tässä ilmaissut huolen on on se miten meidän sosiaaliturvajärjestelmämme tällaiseen sopeutuu kun ihminen on välillä yrittäjä välillä palkkatyöntekijä saattaa olla välillä opiskelija välillä työtön kaikki tietävät sen kankeuden mikä tällaisissa tilanteissa sitten sosiaalisten etuuksien

myös hallitusta hyvästä esityksestä täällä on monen edustajan suulla tuotu esiin se että kaikki osaaminen ja kaikki ideat täytyy saada käyttöön ja kynnys myös yhtiömuotoiseen toimintaan täytyy saada alas mutta tämä herättää myös toisen kysymyksen jonka edustaja vähämäki toi esiin siis osakepääoma on ikään kuin vuokravakuus ja se taas herättää kysymyksen velkojan suojasta tämä on semmoinen asia mitä tässä yhteydessä ei vielä ole oikein käyty läpi enkä ole kuullut siitä asiasta hirveän paljon keskustelua tämä velkojien suojakysymys kuten edustaja vähämäki toi esiin on varmaan asia joka seuraavaa hallitusohjelmaa neuvoteltaessa ja ensi vaalikauden aikana varmasti nousee esiin sekin pitää pystyä ratkaisemaan
rouva puhemies tervehdin oikein ilolla tätä esitystä se on hyvä että yrittämisen aloittamista ja yrittämistä yritetään helpottaa jatkuvasti aikaisemmin

myös toteutui perussuomalaisten tärkeä tämmöinen norminpurkuasia oli yritysten alvin maksuperusteen muuttaminen

kassaperusteiseksi aiemmasta lasku kuittiperusteisesta ovat oikein hyviä ehdotuksia tässä on nähtävissä että tämä kuuluu nyt pikemminkin siihen puoleen yritysten toimintaympäristön helpottamista jossa tavallaan sanoisin byrokratiaa ja normeja puretaan mutta sitten toisessa puolessa täytyisi myös muistaa raha eli yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen rahallisesti ja tähän me olemme ehdottaneet nyt viimeksi vaihtoehtobudjetissamme alv alarajahuojennuksen

nostamista varmaan muitakin ehdotuksia löytyy jotka oikeasti myös taloudellisesti entisestään helpottaisivat tai jatkamistakin mutta tämä ehdotus vaikuttaa ihan hyvältä ja toivottavasti valiokunnassa puolueet sitten saavat tämän yhdessä maaliin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

meillä on aikaa kaksi minuuttia otetaan ne mitkä pystytään

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tervetullut uudistus voidaan kutsua hyvin lex talvitieksi tässä oikeusministeri häkkäsen eduskuntaan tuomassa esityksessä siis halutaan helpottaa asunto osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uudisrakentamisesta keskeinen muutos on siis se että taloyhtiön yhtiökokous voi tämän jälkeen neljän viidesosan määräenemmistöllä päättää purkamisesta ja uudisrakentamisesta kun tähän asti voimassa olevan lain mukaan asunto osakeyhtiön on päätettävä hankkeesta yksimielisesti yksimielisyysvaatimuksesta on aiemmin luovuttu esimerkiksi hissi ja tämäntyyppisissä korjauksissa ja myös esteettömyyttä parantavissa jälkirakennustoimissa on erittäin tervetullut uudistus että nyt myös tämä tuodaan tähän purkamiseen tässä on kyllä hyvällä tavalla myös suojattu ja turvattu osakkeenomistajien asemaa eli on haluttu huolehtia siitä että nämä ihmiset joilla on tämäntyyppisessä talossa jota ei enää kannata korjata tai jonka tilalle rakennetaan enempi asuntoja saavat sieltä jatkossa myös myös uuden asunnon

muutimme tätä enemmistöajattelua suomen lainsäädännössä jo kaksituhattayksitoista silloin perusparannukset parvekelasit kaapeloinnit ja nämä tulivat enemmistöpäätöksiksi mutta valtaosa näistä päätöksistä tapahtuu edelleen niin sanotulla kaksi kolmasosaa enemmistöllä haluan nostaa yhden asian esille ja siinä on kyse yhtiövastikkeista eli meillä on taloja joissa on

nyt ongelma on sellainen että näissä päätöksissä yhtiöjärjestyksen muutos pitää tehdä määräenemmistön lisäksi osakkeenomistajien suostumuksen kautta ja tämä aiheuttaa nyt ongelman että yksikin asukas on pystynyt estämään sen että vaikeuksissa olevan kivijalkakaupan yhtiövastiketta oltaisiin voitu kohtuullistaa ja pienentää silloin yleensä ratkaisu on ollut se että koko kivijalkakauppa on lähtenyt sieltä talon alakerrasta pois se on jäänyt tyhjäksi ja lopputulema on se että taloyhtiö ei saa lainkaan tuloja siitä silloin kannattaisi kyllä miettiä vakavasti keinoja siihen että myös tämäntyyppistä päätöksentekoa sujuvoitettaisiin tämän lex talvitien mukaisesti jossa nyt siis otetaan purkamis ja uudisrakentaminen neljän viidesosan määräenemmistöllä päätettäväksi

arvoisa puhemies politiikka niin kuin elämäkin on joukkuepeliä ja tietenkin tehdään kompromisseja tässä yhteydessä haluan sanoa kiitos kiitos kaikille jotka ovat edistäneet tätä asiaa niille sadalleviidelle kollegalle erityisesti kaikille oululaisille kollegoille ja ja sitten kaikille jotka ovat valmistelleet tätä asiaa ja kaikille jotka ovat muuten tätä tukeneet muilta osin ympäristövaliokunnassa olen saanut tätä asiaa edistää valiokunta teki yksimielisen mietinnön ja tiistain ensimmäisessä käsittelyssä tästä asiasta käytiin hyvä keskustelu kiitos ja katse tulevaan ja toivottavasti tämä lakimuutos mahdollistaa esteettömiä hyviä toimivia ratkaisuja ihmisille ja uusia koteja
arvoisa puhemies minä haluan kiittää edustaja talvitietä äärimmäisen hyvästä lakialoitteesta jonka itsekin allekirjoitin ja oikeusministeriötä erittäin hyvästä valmistelusta ja huolellisesta ja osaaottavasta valmistelusta meidän kuulemisissamme tämä keräsi laajalti kiitosta ja tällä esityksellä nimenomaan helpotetaan erityisesti kasvukeskuksien hyvien liikenneyhteyksien varrella olevien vanhojen rakennusten purkamista ja uudelleen kehittämistä käsittelyn aikana kiinnitimme ympäristövaliokunnassa myös huomiota siihen että meillä on samantyyppisiä haasteita esimerkiksi myös kiinteistöosakeyhtiöiden osalta ja näihin olisi sitten jatkossa hyvä kiinnittää huomiota jotta pystymme uudistamaan myös kaupunkikeskustoja tai esimerkiksi vanhoja ostoskeskuksia kasvavien kaupunkien tarpeiden mukaisesti